Kiitokset myös Espanjalle, joka veti neuvotteluja ministerineuvoston puolella, ja komissiolle. Sekä komissio että neuvosto muuttivat alkuperäisiä kantojaan merkittävästi, niin että EU nyt sulkee markkinansa laittomasti hakatulta puulta. Tämä kansainvälisesti merkittävä läpimurto ei olisi ollut mahdollinen ilman parlamentin vahvan enemmistön tukea laittoman puun kiellolle. Nyt on sovittu selkeästä kiellosta sille, joka ensimmäisenä tuo EUssa markkinoille puutavaran tai puutuotteen. Tämän toimijan on oltava selvillä puun alkuperästä. Jälleenmyyjillä on velvollisuus dokumentoida, mistä he ovat ostaneet puun tai puutuotteen ja minne ne ovat myyneet sen eteenpäin. Näin tulee mahdolliseksi selvittää vaikkapa huonekalussa käytetyn puun alkuperä. Parlamentti olisi halunnut kiellon koskevan koko ketjua, ei vain ensimmäistä myyjää. Neuvoteltuun asetukseen sisältyy kuitenkin myyntiketjun seuraavia portaita ja valvontajärjestöjä koskeva ohje olla toimimatta lain tavoitteita vastaan. Kaikkien osapuolten tulee siis kantaa vastuunsa siitä, että EUssa ei myydä laitonta puuta. Olen pahoillani siitä, että neuvosto ei hyväksynyt tämän asetuksen listaamista ympäristörikosdirektiivin alle. Vetoan voimakkaasti komissioon, jotta se uudistaisi direktiivin mahdollisimman pian kattamaan myös uusimman ympäristölainsäädännön.

Parlamentin neuvottelijat olivat huolissaan lakitekstiin neuvoston vaatimuksesta tulleesta käsitteestä mitättömän pieni riski eli negligible risk Selvitimme, millaisissa yhteyksissä tämä käsite nykyisessä lainsäädännössä esiintyy. Se näyttää tarkoittavan riskiä, joka on käytännöllisesti katsoen nolla, esimerkiksi laeissa, jotka koskevat geneettisesti muunneltuja mikro organismeja, BSEtä eli hullun lehmän tautia, elintarvikehygieniaa, kosmetiikkaa, torjunta aineita jne.

Lakiin jääneistä puutteista haluan vielä mainita painotuotteiden jättämisen soveltamisalan ulkopuolelle. Pelkään, että tästä voi tulla iso ja kasvava porsaanreikä ja kannuste ulkoistaa kirjojen ja lehtien painamista esimerkiksi Turkkiin tai Kiinaan. Globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä 20 prosenttia aiheutuu metsäkadosta ja siitä iso osa laittomista hakkuista. Ne tuhoavat myös luonnon monimuotoisuutta. Menetämme laittomien hakkuiden takia esimerkiksi potentiaalisia lääkkeitä ennen kuin niitä on ehditty edes tutkia. EU on vuosia saarnannut laitonta puuta vastaan, mutta samalla tekopyhästi tarjonnut sille yhden suurimmista markkinoista. Juhlapuheista huolimatta EU on siis teoillaan edistänyt maailman luonnonmetsien hävittämistä. Se, että EU nyt kieltää laittomasti hakatun puutavaran saattamisen markkinoille, on kansainvälisesti merkittävä läpimurto ja erinomainen esimerkki siitä, miten EU pystyy omilla teoillaan olemaan osa globaalin ongelman ratkaisua. Tällä lainsäädännöllä tuemme kaikkia maita, jotka haluavat panna laittomat hakkuut kuriin omalla alueellaan.